Kansainvälisestä huomiosta huolimatta mediaan kohdistuva kontrolli on kuitenkin tiukentunut ja uskonnonvapauden taso on heikko, ja lisäksi olemme kuulleet useista mielivaltaisista ihmisoikeusaktivistien pidätyksistä. Myös ihmisoikeusaktivisti Jevgeni Zhovtisin saama tuomio herättää kysymyksiä, ja on Kazakstanin hallituksen oma etu, että nämä epäilykset selvitetään perin pohjin, ja se on myös tulevan ETYJin kauden kiistaton etu.